Vaikka terrorismin torjunta on kiistatta tärkeää, se ei saa oikeuttaa Yhdysvaltoja harjoittamaan salaisia ja laittomia valvontaohjelmia. Meidän on Euroopan sisällä kehitettävä tarvittavat keinot tietoturvan varmistamiseksi. Näitä ovat esimerkiksi pilvipalveluiden ja tietoteknisten ratkaisujen jatkuva kehittäminen.

Niistä tulee neuvotella Yhdysvaltojen kanssa erikseen ja toivonkin, ettei kysymys tietoturvan parantamisesta vaikeuta neuvotteluja.